ainoaan käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen toinen asia

arvoisat edustajat en ole

meidän täytyy vain tehdä ensimmäinen äänestys ja siinä me sitten näemme mikäli ei toimi me pienen hetken odotamme ja yritämme saada nämä kuntoon

kyllä tämä on juuri se meidän ongelma että meillä ei toinen taulu toimi mutta toinen taulu toimii ja äänestystulos kyllä tulee näkyville

ehdotan että pidämme kymmenen minuutin tauon ja me sammutamme nämä laitteet ja sen jälkeen sitten yritämme uudelleen täällä on jotain ongelmia tekniikassa kymmenen minuutin tauko kiitos

valotaulu ei todellakaan toimi mutta toinen valotaulu toimii ja lisäksi suullisesti ilmoitan tuloksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmas asia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 keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on lauri ihalainen silvia modigin kannattamana ehdottanut että lakiehdotus hylätään ja tehnyt vastalauseen mukaisen lausumaehdotuksen

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen neljäs asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on olli immonen laura huhtasaaren kannattamana ehdottanut että

toinen lakiehdotus hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen viides asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on ilmari nurminen aino kaisa pekosen kannattamana ehdottanut että

lakiehdotukset hylätään

toiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kuudes asia nyt voidaan hyväksyä tai hylätä lakiehdotukset joiden sisällöstä päätettiin ensimmäisessä käsittelyssä keskustelu asiasta päättyi yhdestoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa keskustelussa on timo harakka pia viitasen kannattamana tehnyt

vastalauseen mukaiset neljä

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kymmenes asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäkuusi yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdestoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän että pykälä saa

pykälä saa

esitän että yhdeksästoista pykälä saa sen muodon jota perussuomalaiset ovat esittäneet eli

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen yhdestoista asia käsittelyn pohjana on sosiaali ja terveysvaliokunnan mietintö kolmekymmentäyhdeksän yleiskeskustelu asiasta päättyi kahdeksas kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa puhemies esitän vastalauseen mukaista muotoa

ensimmäiseen käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kahdestoista asia käsittelyn pohjana on maa ja metsätalousvaliokunnan mietintö kaksikymmentäkahdeksan yleiskeskustelu asiasta päättyi yhdestoista kolmatta kaksituhattayhdeksäntoista pidetyssä täysistunnossa nyt käsitellään muutosehdotukset

arvoisa rouva puhemies ehdotan että viides pykälä muutetaan vastalauseen kaksi mukaisesti mikä on myös hallituksen alkuperäisen

arvoisa puhemies kannatan

että neljäskymmenesensimmäinen a pykälä muutetaan vastalauseen kaksi mukaisesti

arvoisa puhemies ehdotan että neljäskymmenestoinen pykälä muutetaan vastalauseen kaksi mukaisesti

käsittelyyn esitellään päiväjärjestyksen kolmastoista asia käsittelyn pohjana on hallintovaliokunnan mietintö kolmekymmentäseitsemän nyt päätetään lakiehdotusten sisällöstä

arvoisa puhemies

on merkitystä laittomien aseiden salakuljetukselle ei mitään

nyt tarkoitushakuisesti on hyökätty normaaleja ammuntaa harrastavia suomen kansalaisia vastaan kiusaamalla heitä valtavalla määrällä byrokratiaa ja mielivaltaa erityisen mielenkiintoiseksi asian tekee se että kyseisen lain on valmistellut kokoomus joka keskustan ja muiden puolueiden tuella kaatoi perussuomalaisten korjausesitykset eduskunnassa

kuitenkin merkittävä osa kansastamme arvoisa puhemies haluan sanoa vielä muutaman sanan maanpuolustuksesta ja ampumataidon merkityksestä nykyaikaisessa sodassa eivät enää liiku toisen maailmansodan aikaiset armeijakunnat massa armeijoineen nyt vastassa ovat merkittävästi vähälukuisemmat mutta huomattavasti paremmin varustetut ja koulutetut joukot suomen puolustus perustuu reserviin toisin sanoen näitä hyvin koulutettuja ja varustettuja joukkoja vastassa ovat pääosin reserviläiset otan tässä esimerkin golfista jos joku on käynyt golfkurssin vaikkapa viisi vuotta sitten ja joutuu pelaamaan ammattilaista tai edes aktiiviharrastajaa vastaan niin tulos

ampumataidon kanssa aktiiviharrastaja ampuu tuhansia laukauksia vuodessa ja kilpa ampuja ampuu vähintään laukausta ainoa ero reserviläisen ja ammattisotilaan lopputuloksessa on se että kun golfissa tulee ehkä paha mieli reserviläinen menettää henkensä viidentuhannen omilla rahoillaan ammuntaa harrastavan reserviläisen merkitys on siis maanpuolustuksellisesti maanpuolustuksellisesti erittäin merkittävä sillä vain osutut laukaukset merkitsevät ja tätä harrastusta tulisi ennemminkin tukea kuin vaikeuttaa arvoisa puhemies lopuksi vielä asekeräilijöiden kiusaamisesta en kerta kaikkiaan ymmärrä miksi asekeräilijöitä kiusataan keräilyaseiden ampumakiellolla haluaisin kuulla onko hallituksella asian suhteen joku muu logiikka kuin keräilijöiden kiusaaminen koska minä en ainakaan pysty sitä näkemään arvoisa puhemies toivon että seuraava hallitus tulee korjaamaan tässä laissa olevat epäkohdat mutta se mikä joukko sitä lakia on korjaamassa ja mihin suuntaan tulee selviämään vaalien jälkeen

arvoisa puhemies perussuomalaiset ovat alusta alkaen vastustaneet asedirektiivin voimaantuloa se vaikeuttaa metsästäjien aseharrastajien sekä urheiluampujien toimintaa kategorisesti samoin asekeräilijöiden samoin lakiehdotukset vaikeuttavat myös reserviläistoimintaa lakiehdotukset tekevät sääntelystä myös vaikeaselkoisen samat asiat ovat tulleet esiin niin lain valmistelussa lausuntopalautteessa kuin valiokunnassa saaduissa asiantuntijalausunnoissa tähän kokonaisuuteen liittyen perussuomalaiset tulevatkin toisen käsittelyn yhteydessä esittämään pykälämuutoksia mietintöön sekä hyväksyttäväksi viisi lausumaa arvoisa puhemies pykälämuutosten osalta voisin nostaa esiin seuraavaa yhdeksästoista a pykälä kielto valmistaa ampuma ase aseen osa tai patruuna tietyissä tilanteissa on ongelmallinen ensimmäisessä momentissa kielletään tekemästä ilman lupaa asioita jotka on toisaalla säädetty luvanvaraisiksi pykälän tarpeellisuus on kyseenalainen joka tapauksessa toisesta momentista pitäisi rajata osa pois siinä todetaan patruunaa ei saa valmistaa ilman lupaa muutoin kuin omaan henkilökohtaiseen käyttöön sellaiseen ampuma aseeseen jonka hallussapitoon valmistajalla on lupa kielto tässä laajuudessa on paitsi tarpeeton myös mahdoton valvoa koska latauksessa tarvittavat työkalut puristimet ja holkit ja oleelliset komponentit hylsyt ja luodit eivät ole säänneltyjä vaan vapaasti hankittavissa säännellyt komponentit kuten ruuti ja nalli taas eivät ole patruunakohtaisia toinen momentti myös kieltäisi ammunnanharrastajaa lataamasta patruunoita sellaiseen aseeseen esimerkiksi taskuaseeseen jonka hallussapitoon tai lainaamiseen hänellä ei ole lupaa mutta jota hänellä on mahdollisuus käyttää niin sanotusti valvottuna käyttönä esimerkiksi ampumaradalla sitten b pykälä päätös luvan voimassaolo ja lupaehdot pykälän toisessa momentissa todetaan jos aselupa on myönnetty asekeräilijän hyväksynnän perusteella lupaviranomainen voi sisällyttää lupaan ehdon jonka mukaan ampuma aseella ei saa ampua arvoisa puhemies on oleellista että kokoelmiin kuuluvien aseiden ominaisuuksia ja toimivuutta voidaan testata ampumakiellolle ei ole perusteita kyseinen virke tulisi poistaa tai vähintään sitä tulisi muuttaa siten että viranomaisella on velvollisuus esittää ampumakiellolle erityiset tapauskohtaiset perustelut kahdeksas pykälä ja neljäskymmenesneljäs a pykälä taskuase tässä taskuaseen määritelmää on yksinkertaistettu mikä on perusteltua koko taskuaseen käsite on kuitenkin tarpeeton koska niin sanottu normaalikokoinen pistooli on käytännössä aivan yhtä helposti kätkettävissä taskuaseiden kieltäminen ei lisää turvallisuutta toisaalta kansalaisten hallussa on runsaasti kauan sitten hankittuja luvattomia pikkupistooleja jotka olisi mahdollista saada valvonnan piiriin jos omistajilla olisi mahdollisuus hakea hallussapitolupia

tai käyttäytymisensä nykyinen muotoilu muotoilu jättää liikaa tilaa mielivaltaisille tulkinnoille ja ylilyönneille mikä ei ole oikeusturvan kannalta hyvä asia arvoisa puhemies kuten edellä totesin näiden pykälämuutosten lisäksi perussuomalaiset tulevat esittämään vielä hyväksyttäväksi viisi lausumaa en niitä ennätä tässä yhteydessä tuoda esiin mutta asiaan palataan toisessa käsittelyssä

arvoisa rouva puhemies ampuma aselain käsittely on nyt nyt tässä suuressa salissa pitkä prosessi joka lähti liikkeelle oikeastaan vuonna kaksituhattaviisitoista kun pariisin terrori iskut tapahtuivat ja euroopan unionissa lähdettiin aika paniikinomaisestikin aselainsäädännön kiristämistä miettimään eu komissio teki aika nopealla aikataululla esityksen missä se lähti kieltämään sotilasasetta muistuttavien itselataavien kertatuli aseiden käyttöä tai ainakin voimakkaasti rajoittamaan sitä olen saanut olla tässä prosessissa vähän niin kuin aitiopaikalla katsomassa silloisena reserviläisliiton puheenjohtajana ja tietysti kansanedustajana koko ajan niin ikään tämän asedirektiivin saamiseksi sellaiseen muotoon että se ei kohtuuttomasti suomalaisia ampumaharrastajia suomalaisia reserviläisiä suomalaisen reserviläisen ampumataidon ylläpitoa kenttäkelpoisuuden ylläpitämistä on tehty kova työ sitä brysselin päässä lobbasivat ministerit niin silloinen sisäministeri petteri orpo kuin puolustusministeri jussi niinistö europarlamentaarikot olivat hyvin informoituja ja he tekivät työtä sen eteen että suomen kanta meidän järjestelmästämme tulisi kuuluviin niin ikään meitä kansanedustajiakin siellä eri kokoonpanoilla kävi ja muun muassa reserviläisliitto silloin lähestyi kaikkia europarlamentaarikkoja silloista europarlamentaarikko vicky fordia joka joka oli mietinnön tekijä tässä kyseisessä laissa eli suomi on ollut vahvasti lobbaamassa sitä että tästä direktiivistä ei tullut sellainen että se tulisi estämään meillä

kun näitä neuvotteluita lähdettiin käymään niin komission kanssa kuin europarlamentin kanssa suomi oli niin sisäasiainministeriön kuin puolustusministeriön toimesta hyvin vahvasti tuomassa omaa asiantuntemustaan siihen kuinka direktiivistä saadaan sellainen että se myöskin voidaan meille suomen kansalliseen lainsäädäntöön viedä viedä ja kuinka sen reunaehdot täyttävät nämä meidän reserviläisvaatimuksemme no tämä lyhkäisesti tästä historiasta nyt ollaan siinä vaiheessa kun tätä implementoidaan meidän kansalliseen lainsäädäntöömme tämä prosessi kansalliseen lainsäädäntöön viemisestä on oikeastaan viime keväästä viime syksyyn saakka mennyt ennen kuin se tuli sitten tänne eduskuntaan viralliseen käsittelyyn ja siitä ehkä muutama pointti jotka haluan sanoa

reserviläistä on sitä joukkoa jonka joukosta voidaan saada lupa reserviläiskivääriin eli toisin sanoen meidän reservimme on tässä huomioitu se ei tarkoita sitä että jokainen heistä saisi aseluvan jatkossakaan siinä käydään tiukat prosessit läpi kuten tähänkin asti on ollut mutta tämä on se potentiaalinen joukko sitä ei ole haluttu rajata ja tämä on äärimmäisen tärkeä asia toinen asia mistä haluan muistuttaa kun puhutaan aktiivireserviläisistä esimerkiksi reserviläisliiton jäsenistä tai reserviupseeriliiton jäsenistä jotka harrastavat srata eli sovellettua reserviläisammuntaa he menevät tämän

alle minkä ansiosta he käytännössä saavat jatkaa sitä toimintaansa kuten tähänkin asti eli nämä kaksi merkittävää tekijää on pystytty saamaan meidän kansalliseen lainsäädäntöömme sisälle niin reserviläisten osalta kuin tämän urheiluampumispoikkeuksen osalta kaiken kaikkiaan ainakin itselläni on ollut se lähtökohta että tässä pitää mennä pienimmän riesan tiellä niin että me täytämme ne direktiivin reunaehdot jotka siellä ovat mutta me viemme sen omaan kansalliseen lainsäädäntöömme niin että toimintaan mahdollisimman vähäinen näin on haluttu tehdä en kiistä etteikö näitä ongelmia siinä olisi jotka tulevat nyt esimerkiksi lippaitten koon suhteen se varmasti vaatii toimenpiteitä se hankaloittaa jonkun verran mutta tästäkin kyllä pystytään eteenpäin menemään muistutan vain siitä että kun tämä on kuitenkin niitä direktiivin reunaehtoja niin ei meillä edustaja packalen valitettavasti kovin paljon vaihtoehtoja tässä ole jos me nyt jättäisimme implementoimatta tämän jos me nyt hylkäisimme tämän tämä menisi seuraavalle hallitukselle enkä usko että olisi tätä parempaa pohjaa hallitukselle joka ymmärtää reserviläisten ampumaurheilijoitten ja yleensä ampumisen päälle kuin mitä

ovat kuuliaista porukkaa tämä kuuliainen porukka haluaa käsitellä turvallisesti aseita ampumaradalla se on yhteisö joka valvoo toinen toistaan ja tämän yhteisön toimintaa ei pitäisi hankaloittaa sen vuoksi me ketkä yhtään tämän kanssa tekemisissä olemme olleet olemme kyllä halunneet tämän viedä niin että mahdollisimman vähän sitä sitä haittaa olisi haluan vielä sen mainita että tässähän oli uhkana myös se että reserviläisyhdistykset eivät enää niin sanottuja yhteisölupia olisi saaneet mutta sekin on jatkossa mahdollista eli monta ongelmakohtaa on saatu korjattua sen lisäksi on klausuulit että vanhoja keräilyaseita voidaan jatkossakin kerätä tämä ongelma minkä myönnän kuvastuu näihin lippaisiin lippaitten kokoon ja luvanvaraisuuteen mutta siitä huolimatta tällä lainsäädännöllä meidän on syytä nyt mennä eteenpäin kiitos

arvoisa rouva puhemies hyvät edustajakollegat ja muut paikalla olijat edellä edustaja savola kävi varsin perusteellisesti tätä asiaa läpi ja tämän problematiikkaa ja toisaalta sitä millä tavalla tämä on eduskunnan käsittelyssä ollut näiden vuosien aikana tämän taustallahan ovat euroopassa tapahtuneet terrori iskut ja ja euroopan unionin päätökset ryhtyä sitten toimiin niiden ehkäisemiseksi tai estämiseksi ja itse kyllä lähestyn tämäntyyppistä eu sääntelyä aika lailla kriittisesti sellainen ylhäältäpäin annettu sääntely mitä tässäkin on on ollut meille kovin haastavaa sen takia että tällainen järjestely ei ota huomioon esimerkiksi euroopan unionin maiden erilaisia tilanteita esimerkiksi me olemme hyvin erilaisessa tilanteessa monen euroopan maan suhteen esimerkiksi meidän peruspuolustusratkaisunkin näkökulmasta ja sen takia tämäntyyppistä sääntelyä on ollut kovin vaikea ja hankala

valiokunnassamme totesimme perusteellisen työskentelyn kautta ne asiat jotka hallintovaliokunnalle eteenpäin lähetimme yksimielisesti niin että hallitus ja oppositiopuolueet olivat tässä lausunnossa mukana suomen puolustusjärjestelmän erityispiirteet tässä huomioidaan niin kuin edustaja savola tuossa edellä läpi kävi reserviläispoikkeus puolustuspoikkeama ja myös metsästys ja ampumaurheilu jotka eivät olleet puolustusvaliokunnassa erityisessä käsittelyssä vaan ne kuuluivat hallintovaliokunnan rooteliin mutta pidimme myös siitä osittain huolta ne menevät jossain määrin itse asiassa lomittain tai ainakin koskevat usein samoja henkilöitä ja sen takia tässä tietysti huolta huolta kannoimme niistäkin

kuin eu sitä meiltä edellyttää puolustusvaliokunnan toimialan näkökulmasta esityksessä keskeistä on niin sanottu reserviläispoikkeus eli aktiivisen reserviläisen mahdollisuus saada lupa a luokan ampuma aseeseen reservin ampumaharjoittelun perusteella

on mukana meidän koko yhdeksänsadantuhannen reserviläisen joukko jolla on mahdollisuus saada tämä kansallisen puolustuksen tarkoituksista tämä oli yksi hyvin oleellinen asia tämän kokonaisuuden eteenpäinsaamiseksi esityksessä ehdotetulla lausuntomenettelyllä täytettäisiin siis asedirektiivin velvoite myöntää lupia yksittäistapauksessa ja poikkeuksellisesti ja tämä on sitä meidän erityistä puolustus ja reserviläispoikkeamaa puolustusvaliokunta totesi lisäksi että reservin ampumataitojen ylläpito ylläpito on suomessa pitkälti omaehtoisen ampumaharjoittelun varassa sekä sijoitettujen että sijoittamattomien reserviläisten osalta ja erilainen ampumatoiminta ja harjoittelu on laajamittaista maanpuolustuskoulutusyhdistyksessä sekä eri maanpuolustusjärjestöissä ja korostimme että vapaaehtoisessa maanpuolustustoiminnassa ei ole kyse mistään tavanomaisesta yhteiskunnallisesta vapaaehtoistoiminnasta vaan lakiin perustuvasta toiminnasta

ja esitimme myös hallintovaliokunnalle että tätä seurataan eli kokonaisarvio uuden lain toimivuudesta tehtäisiin kahden vuoden kuluessa ampuma aselain muutosten voimaantulosta tämä lipaskysymys on se ainoa isompi ongelma tällä hetkellä ja ja sitä täytyy tietysti seurata loppuun asti mitä esimerkiksi muut eu maat ovat sen suhteen tekemässä olen antanut itselleni ymmärtää että jotkut jotkut eu maat ovat tätä lipaskysymystä riitauttaneet ja irrottautuneet tästä ja meillä täytyy olla myös siihen valmiutta mutta olen ehdottomasti sitä mieltä että jos tämä valmistelu on nyt tehty keskustan kokoomuksen alkuun perussuomalaisten kanssa pitkään ja ja sitten lopulta sinisten kanssa loppuun saattaen ja niin kuin kuvasin puolustusvaliokunnassa yli hallitus oppositio rajojen niin en kyllä itse lähtisi siihen että jättäisimme ainakaan tämän gallup

hyvät maanpuolustushenkiset maanpuolustustahtoiset puolueet hallituksessa ja olemme tehneet niin hyvää työtä kuin nämä eun asettamat reunaehdot ovat sallineet

arvoisa puhemies komissio antoi esityksensä pariisin terrori iskujen jälkitunnelmissa syksyllä kaksituhattaviisitoista komissio perusteli esitystään yleisellä järjestyksellä ja viittasi tuoreisiin terrori iskuihin terrori iskuissa on kuitenkin käytetty eu alueelle salakuljetettuja laittomia sotilasaseita joihin lainsäädäntö ei vaikuta perussuomalaisten mielestä tämä esitys tulisi valmistella uudestaan edustaja packalen ja edustaja immonen pitivät täällä erittäin puheenvuorot meidän vastalauseemme perusteluista mutta tietenkin ajan sallimissa rajoissa edustaja immonen vain mainitsi meidän viisi lausumaehdotustamme mutta ei ehtinyt lukea niitä ääneen joten minä nyt luen niin että tulee nekin sitten täällä luettua erikseen vielä ääneen yksi eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy välittömästi toimenpiteisiin ampuma aselain tarkistamiseksi ja uudelleen valmistelemiseksi niin että direktiivin kansallinen liikkumavara käytetään mahdollisimman laajasti siinä että itselataavan aseen ja suurikapasiteettisen lippaan yhdistelmää ei siirretä erityisen vaarallisten aseiden luokkaan

kategoriaan kuuluvista aseista ja ne siirretään ilmoitusmenettelyn piiriin kolme eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi ettei ennen hallituksen esitys sataseitsemänkymmentäyhdeksän kautta kaksituhattakahdeksantoista vpstä johtuvia ampuma aselain muutosten voimaantuloa hankittujen lippaiden hallussapito ole rangaistavaa neljä eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimiin ampuma aselain muuttamiseksi siten että ampuma aselain taskuasetta koskeva kahdeksas pykälä kumotaan viisi eduskunta edellyttää että hallitus ryhtyy toimenpiteisiin sen varmistamiseksi että jatkossa ampuma ase on mahdollista vaihtaa uuteen ja vastaavaan siten että vanhan aseluvan ehdot siirtyvät sellaisenaan uuteen jos vanhasta aseesta luovutaan uutta hankittaessa

me suomalaiset tiedämme itse parhaiten mikä mikä täällä meillä toimii

arvoisa rouva puhemies edustaja huhtasaari esitti aivan kuten perussuomalaiset täällä että tämä pitäisi valmistella uudelleen haluaisinkin nyt kuulla oletteko te sitä mieltä että tämä lakiesitys nyt pitää hylätä jos me sen nyt hylkäämme se menisi seuraavalle hallitukselle joka mahdollisesti hallitusohjelmaneuvotteluissa jotain asiasta päättäisi ja sitten säätäisi tämän lainsäädännön uudelleen mielestäni tässä on erittäin vakava riski jos tällä tavalla toimitaan koska tällä pohjalla me olemme kuitenkin samanmielisesti halunneet tehdä tämän lainsäädännön mahdollisimman pienellä haittavaikutuksella suomalaisille ampumaharrastajille mutta mitä minä yhtään tunnen tätä keskustelua tässä talossa ja tässä salissa niin erityisesti vasemmalla laidalla on hyvin suuria ambitioita siihen että tätä aselainsäädäntöä pitäisi kiristää huomattavasti tästä enemmän mikä tarkoittaisi sitä että sen jälkeen meillä ei juuri kyllä ammuttaisi tuolla minkäänlaisilla tai ei voi sanoa minkäänlaisilla mutta varsinkaan näillä aseilla joista tässä direktiivissä puhutaan

arvoisa puhemies edustaja savolalla on ihan ihan pointtia siinä mielessä että kyllä pääosin tässä on ihan hyvin valmisteltuja asioita mutta perussuomalaiset ovat sitä mieltä että direktiivin vaatimukset voidaan täyttää kirjaamalla nykyiset lupakäytännöt lakiin ja tekemällä suurikapasiteettisista lippaista luvanvaraisia tai aselupaan sidottuja eli

tietenkin hehän voivat vaikka muutenkin muuttaa hallitushan aina voi tuoda uuden esityksen ja vaikka purkaa tämän mutta perussuomalaiset haluavat että tämä esitys valmisteltaisiin paremmin
sitten mennään puhujalistalle

arvoisa puhemies tuohon äskeiseen keskusteluun kommentoisin sen verran että perussuomalaisillahan on tähän muutosehdotuksia ja lausumia eli niillä voitaisiin parantaa tätä lakia jos ne tulevat eduskunnassa hyväksytyiksi tähän alkuun voitaneen hieman keventää tunnelmaa ja todeta että ei laki kuitenkaan tai tämä mietintö sellaisenaan liene aivan susi kun jopa sadankomitea ja rauhanliitto ovat vaivautuneet lähettämään kaikille kansanedustajille asiaa koskevan paimenkirjeen jossa tämä mietintö haukutaan kyllä siinä jotain järkeä täytyy silloin olla mutta jos se ei ole aivan susi niin lieneekö se sitten kultasakaali se on mahdollista edustajat packalen immonen ja huhtasaari toivat jo puheenvuoroissaan esille hyvin tähän mietintöön jääneet epäkohdat joiden korjaamista perussuomalaisten muutosesityksillä ja lausumilla kannatan lämpimästi hyvää mietinnössä on tietenkin se että reserviläistoimintaan liittyvistä asioista suuri osa on huomioitu kuitenkin se kysymys jää tässä auki olemmeko eun suuntaan taas vaihteeksi paavillisempia kuin paavi itse eli oletammeko että eu vaatii jotakin toteutettavaksi ja toteutamme sen ilman että eu on tosiasiallisesti sellaista edes vaatinut tai olemmeko koeponnistaneet tämän asian esimerkiksi eu tuomioistuinta vasten puhuttaessa juurikin näistä lipasasioista joista aiemmissa puheenvuoroissa ilmeni hieman näreissään kaiken kaikkiaan tämä prosessi on mielestäni hyvin surkea esimerkki siitä mitä eu jäsenyys meille suomalaisille pahimmillaan merkitsee meille sanellaan asioita tehtäväksi ja paras mihin voimme niiden suhteen pystyä on jonkinlainen torjuntavoitto ja tappioiden minimointi kuten täällä monet ovat ansionamme hehkuttaneet ei tämä voi näin olla olemmeko itsenäinen maa millä millä tavoin se kuuluu eun kaltaiselle yhteismarkkina alueelle että meille käydään sanelemaan ampuma aseisiimme metsästykseemme ja jopa puolustukseemme liittyviä asioita eu ei meitä tule puolustamaan niinpä sen on minun mielestäni aivan turha tulla puolustukseemme puuttumaan oma linjani ja perussuomalaisten linja on selvä aselait ovat nyt suomessa jo liiankin tiukkoja lisää tiukennuksia niihin ei tule tehdä ei sen enempää eusta eun oletettuina suomi lisinä kuin kansallisellakaan tasolla kysymys ei koske pelkästään reserviläisiä kysymys koskee myös ampumaharrastajia ja metsästäjiä on nyt suuri ongelma miten saadaan uusia metsästäjiä ikääntyvien tilalle riistanhoitoon ja hirvi ja suurpetokannan sääntelyyn tässä ei tarvita minkäänlaisia tiukennuksia aselakiin

arvoisa rouva puhemies

suomessa tuntuivat kohtuuttomilta suomalaisia kohtaan oli selvää ettei suomalaisessa aselupajärjestelmässä ja ammunnan harrastajissa ole sellaisia ongelmia joita eu kuvitteli niissä olevan siksi lakiesitystä on myös sisäministeri mykkäsen ja hallituspuolueiden eräiden kansanedustajien toimesta tässä matkan varrella muokattu hyvinkin rajusti valmistelun aikana sellaiseen suuntaan että sen vaikutukset ammunnan harrastamiseen ja metsästykseen sekä maanpuolustustoimintaan olisivat mahdollisimman vähäiset meillä on nyt takana täällä eduskunnassa itse asiassa poikkeuksellinen prosessi jossa hallituspuolueiden kansanedustajien muodostama iskuryhmä jos tällainen ilmaisu sallitaan on rukannut ja muokannut tätä esitystä uuteen uskoon erinäisissä vaiheissa versioita on ollut monia tätä hallituspuolueiden ohjauksessa tapahtunutta muokkaustyötä täällä eduskunnassa on tehty yhteistyössä reserviläis ja muiden järjestöjen kanssa tämän iskuryhmän täällä eduskunnassa muodostivat edustaja reijo hongisto edustaja mikko savola ja itselläni oli kunnia myös kuulua tähän porukkaan tärkeää oli ettei eun määräily vaikuta metsästykseen ammunnan harrastamiseen tai vapaaehtoiseen maanpuolustukseen tai jos vaikuttaa niin vaikutuksen on on oltava niin pieni kuin suinkin mahdollista tällä ohjenuoralla tämä iskuryhmä toimi ja yhteistyössä sisäministeri mykkäsen kanssa on saatu nyt tämä käsillä oleva lakiesitys tänne päätettäväksi eun direktiivin pyrkimys oli muun muassa saada pois siviilikäytöstä kaikki niin sanotut vaaralliset aseet tällainen ase on esimerkiksi perinteinen itselataava kertatulta ampuva reserviläiskivääri jossa on iso lipas muun muassa tällainen vaatimus saatiin täysin torjuttua käytännössä jokaisella vakavasti vakavasti ammuntaa harrastavalla tai vakavasti maanpuolustuskoulutukseen osallistuvalla on mahdollisuus jatkaa harrastustaan kuten ennenkin tämä reserviläispoikkeama on erittäin mielenkiintoinen ja arvokas asia koko sijoittamiskelpoinen reservi on reserviläispoikkeaman piirissä kaikilla siihen kuuluvilla noin yhdeksälläsadallatuhannella henkilöllä tällä hetkellä on mahdollisuus hyödyntää sitä automaattisesti lupia ei tietenkään saa vaan osallistumalla vapaaehtoiseen maanpuolustuskoulutukseen voi pätevöityä myös isolla lippaalla varustetun reserviläisaseen haltijaksi arvoisa puhemies tässä lakiesityksessä on nyt mukana eräs historiallinen muutos lakiesitys nimittäin tunnustaa suomalaisten maanpuolustusoikeuden meillä puhutaan maanpuolustusvelvollisuudesta mutta nyt voimme puhua myös maanpuolustusoikeudesta lakiin on kirjattu oikeus tietyn pätevöitymispolun läpäisevälle henkilölle omistaa ja käyttää isolla lippaalla varustettua reserviläisasetta pyydän huomioimaan että tällaista oikeutta lainsäädännössä ei maanpuolustusperusteella ole ennen ollut ja toistan tämän nyt vielä tämän lain myötä ensimmäistä kertaa suomalaisella reserviin kuuluvalla on lähtökohtaisesti oikeus maanpuolustusperusteella saada lupa aseiden hankkimiseen omistamiseen ja niillä ampumiseen pidän tätä kirjausta erittäin merkittävänä maanpuolustuskyvyn harjoittelun ja maanpuolustustaidon kehittämisen kannalta jos henkilö ei kuulu sijoituskelpoiseen reserviin eli esimerkiksi ei ole käynyt armeijaa voi jatkossa ampua pitkällä isolla lippaalla varustetulla aseella harrastusperusteella ampumaurheiluperusteella ja osallistua myös maanpuolustuskoulutuksen harjoituksiin sillä tavoin täällä esitettiin jo pohdintoja että vaikkei tämä esitys välttämättä täydellinen olekaan niin tulisiko se nyt sitten hylätä vai ei minusta tämä tulee nyt ilman muuta hyväksyä aika aika valuu tiimalasissa eu sanktiot alkavat paukkua suomelle määrätään tästä sakkoja ja en haluaisi jättää tätä nyt tulevan eduskunnan varaan vaan vaan tämän pääsääntöisesti hyvän lakiesityksen hyväksymisen nyt

arvoisa rouva puhemies tulen itse esittämään tähän liittyvää

pykälämuutosta mutta kiinnittäisin tähän tarpeeseen huomiota kun me kuulimme poliisihallitusta ja oikeusasiamiehiä niin niiden yhteinen huoli oli se että mitä enemmän aseita on varastoissa ja säilytetään asekaapeissa ja muissa sitä sitä suurempi mahdollisuus on siihen että aseet joutuvat vääriin kynsiin kun kuitenkin meillä näitä rikollisiakin on täällä olemassa siksi me ajattelimme että olisi hyvä että tätä määrää vähän rajoitettaisiin että se määrä mitä

reserviläisillä olla olisi tämän sodanajan sijoitusmäärän mukainen ja se vähentäisi sitten

vaarallisten aseitten määrää kokonaisuudessaan eli näillä eväillä minä olen tätä lähestynyt itse harrastan ampumista ja metsästystä ja tiedän että kun puhutaan aseista niin kaikki aseethan ovat vaarallisia mutta sitten pitkillä lippailla olevat konetuliaseet ovat erittäin vaarallisia ja niitten joutuminen vääriin käsiin siinä pitää olla todella huolellinen ja varovainen että saa saa pidettyä ne poissa kaikkien rikollisten käsistä sen tähden näimme että tämmöinen muutos olisi tässä tarpeen

rouva puhemies haluan nyt vain muistuttaa kenttäkelpoisuuden ylläpitämisestä joka kuuluu oikeutetusti koko meidän reservillemme mikä on meidän vahvuutemme meidän reservimme koko on yhteensä yhdeksänsataatuhatta tämä on se potentiaalinen joukko josta voidaan sitten hakea näitä lupia saada se poikkeuslupa niin sanotusti saada saada se lupa että voi saada

automaatio tässä tulisi erittäin suuri ongelma jos tämä olisi pelkälle sijoitetulle reserville eli kahdellesadallekahdeksallekymmenelletuhannelle miehelle ja naiselle se olisi vain se potentiaalinen joukko joka voisi voisi hakea näitä lupia haluan myös muistuttaa siitä että rikoksista suuri osa meillä on täällä poliisitaustaisia kansanedustajia mukana myöskin tehdään laittomilla aseilla aivan kuten nämä terrori iskutkin jotka pariisissa tehtiin ne tehtiin laittomilla aseilla ja nyt tässä koko ajatuksessa ollaan kiinni siinä että että tässä rajoitetaan kuuliaisten laillisin perustein toimivien aseharrastajien toimintaa ja tämän pitää olla mahdollisimman pientä mihinkä tällä lainsäädännöllä pyritään
otetaan tähän edustajat semi kopra hongisto
rouva puhemies aivan oikein ne rikolliset toimet tehdään laittomilla aseilla mutta ne on yleensä varastettu jostakin ja mitä enemmän meillä on asekaappeja ja aseita asekaapeissa niin poliisihallituksen näkemyksen mukaan sen todennäköisempää on että sieltä saattaa joutua aseita rikollisiin käsiin ja se on todella hankala tilanne ainakin heidän lausunnossaan oli tämmöinen merkintä siellä mukana

edustaja semi kiinnittää tietyllä tavalla tietysti oikein huomiota siihen että aseita varastetaan ja niillä tehdään rikoksia rikoksia silloin niistä tulee laittomia kun ase on lailliselta haltijalta varastettu mutta onko sitten oikea ratkaisu se että kategorisesti aletaan kieltää aseiden hallussapito meillä lainsäädäntö velvoittaa aseluvan haltijan säilyttämään asetta huolellisesti siten ettei sitä voida varastaa ja käytännössä tämä tarkoittaa sitä että jos kotona on ase niin pitää olla asekaappi joka on lukittava ja sellainen ettei sieltä ihan noin asetta voisi viedä tietojeni mukaan poliisi ei kuitenkaan millään tavoin valvo harrastajien aseiden säilytystä vain ja ainoastaan siinä tapauksessa jos lupia on merkittävän suuri määrä tai harrastetaan laajempaa toimintaa ja tässä tässä ehkä voisimme terävöityä siten että että poliisikin kiinnittäisi enemmän huomiota siihen miten aseita säilytetään mutta lähtökohtaisesti ei tulisi kieltää vaan sallia kuitenkin tämä tervehenkinen harrastus siten että mahdollisimman moni sitä voisi harrastaa ja ja katsotaan sitten sen perään että aseet on huolella pidetty lukkojen takana

arvoisa puhemies aivan kuten edustaja semi tuossa totesi kaikki aseet ovat vaarallisia silloin kun ase on väärissä käsissä ja tekijän tahto suhtautuu sillä tavalla että halutaan sillä jotakin pahaa saada aikaan niin kaikki aseet ovat vaarallisia niin kuin edustaja savola tuossa totesi että meillä on reserviläistoimintaan tarkoitettuja kerta kerta automaattiaseita on juuri näin että jos on mahdollisuus henkilöllä saada hallussapitolupa tämmöiseen aseeseen niin poliisi suorittaa sen lupahallinnan aina se ei tarkoita nimenomaan sitä että se olisi automaatio ja että jos henkilöllä on sodanajan sijoitus niin hän saisi sen luvan poliisi suorittaa erittäin tarkan lupaharkinnan ja silloin kun puhutaan näistä sotilaskäyttöön soveltuvista aseista se lupaharkinta on todella todella tarkkaa edustaja kopra tuossa totesi että poliisin pitäisi valvoa näitä näitä asesäilytyksiä enempi totean vain näin että kun poliisi käy kodeissa kotihälytyksillä ja muilla niin silloin totta kai poliisi kiinnittää huomiota näihin mutta siihen että poliisi alkaisi erikseen tekemään kotikäyntejä ja valvomaan asesäilytyksiä

arvoisa puhemies kyseessä on tosiaan hallituksen esitys jossa ehdotetaan muutettavaksi ampuma aselakia vapaaehtoisesta maanpuolustuksesta annettua lakia ja asevelvollisuuslakia ja taustalla on se että muutoksella laitetaan käytäntöön asedirektiiviin tehdyt muutokset kuten tässä keskustelussa on usea edustajakollega todennut taustalla on eu direktiivi joka lähti pariisin terrori iskujen jälkeen kun eu lähti vaatimaan jäsenmailtaan tiukempaa aselainsäädäntöä tässä ampuma aselaissa säädettäisiin ampuma aseluvan haltijoiden seurannasta ja aseluvan säännöllisestä tarkastelusta ja lakiin myöskin lisättäisiin säännös aseen ostajan henkilöllisyyden ja aseluvan tarkistamisesta tarkistamisesta etäkaupan yhteydessä ampuma aselain merkintää koskevia säännöksiä muutettaisiin niin että merkintää koskevia säännöksiä täsmennetään ja merkinnän tekemiselle asetetaan aikarajoitus aseenvälittäjiä koskeva määritelmä lisättäisiin lakiin tätä lainsäädäntöä on pari vuotta valmisteltu ja nyt kun viime talvena hallintovaliokunnassa aloitettiin sen käsittely niin se tietenkin herätti keskustelua tunteita ja faktoja puolin sun toisin tässä esityksessä on nyt hyvää se että että tässä tässä tunnistetaan asiat maanpuolustuksen osalta suomen erityisasema reserviläiset sekä niin ampumaurheilijat kuin metsästäjät ja tässä direktiivin vaatimukset tulee täytettyä mutta ei kuitenkaan lähdetä liian tiukkaan täällä on muun muassa tämä reserviläispoikkeus vapaaehtoinen maanpuolustus ja sitten vielä nämä vapaaehtoisen maanpuolustuksen ja sijoittamiskelpoisen henkilön henkilön valmiudet sekä valvonta nämä ovat isoja asioita kun mietitään että että meillä sijoituskelpoisia on noin yhdeksänsataatuhatta eli isoista määristä puhutaan ja niin kuin edustaja kopra aikaisemmissa puheissa toi ilmi tässä nimenomaan myöskin mahdollistetaan tietyllä tavalla tunnistetaan ja tunnustetaan se että että ihmisellä on siihen maanpuolustusoikeuteen vedoten mahdollisuus myöskin sitten harjoittaa ja harrastaa ampumatoimintaa

kiitän tässä yhteydessä vielä kaikista palautteista lukuisista erilaisista sparrauksista ja posteista joita olen asiasta saanut tämän reilun vuoden aikana hallintovaliokunnan jäsenenä ja kokoomuksen ryhmänjohtajana siellä ihan kaikkiin en vastaamaan mutta se palautteen määrä mikä on tullut osoittaa että tämä asia on hyvin monipuolinen ja herättää myöskin erilaisia tunteita itse henkilökohtaisesti ajattelen että että ase ei ole se joka tappaa vaan sen aseen takana oleva ihminen ja se miten hän käyttäytyy on tietenkin tärkeätä että luvituksella huolehditaan siitä että aseet ovat siellä missä niitten kuuluu olla ja että valvonta on sentyyppistä meillähän on aikaisemmin tällä kaudella säädetty myöskin sähköinen lupajärjestelmä aseluvitukseen sitä ei valitettavasti pystytty viime vuoden lopussa ottamaan käyttöön koska meidän järjestelmät eivät ole vielä sillä tasolla mutta se on nyt sitten säädetty niin että se tulisi voimaan ensi vuoden alusta elikkä vuoden kaksituhattakaksikymmentä alusta mutta myöskin kun näistä asioista on paljon hallintovaliokunnassa tämän kauden aikana kuultu meillä oli itse asiassa tänään hallintovaliokunnan viimeinen kokous ja ja valiokuntaneuvos sanoi että meillä on ollut kokousta tämän kauden aikana elikkä on monella tasolla sisäistä turvallisuutta käsitelty huolestuneena kuitenkin sanon sen että tulevaisuudessa kaksituhattakaksikymmentä luvulla suomen eduskunnaltakin tullaan todennäköisesti vaatimaan toimia sen suhteen miten me saamme myöskin erilaiset tämmöiset miehittämättömät liikkuvat härpäkkeet jotka voi kohta myöskin aseiksi luokitella lainsäädännön ja luvituksen piiriin eli niitä tehdään jo tuolla maailmalla

miehittämättömänä ja etäohjauksella liikkumaan ja ne voidaan myöskin aseiksi luokitella ja on tärkeää että myöskin tulevaisuudessa osataan tähän varautua tällä hetkellä kuitenkin teknologia kehittyy niin nopeasti että useimmiten lainsäädäntö laahaa

myöhässä lopuksi totean että itse olen ollut ensimmäisen kerran ampumahiihtourheiluleirillä siinä ehkä jossain vähän alle kymmenen vuotiaana isäni oli aikanaan etelä pohjanmaan ampumahiihtäjien piirivalmentaja varmaan parikymmentä vuotta ja ja jos ensimmäisen kerran on pienoiskiväärillä ampunut siinä kymmenen vuotiaana niin on jotenkin saanut semmoisen realistisen käsityksen siitä mitä se ampumaurheilu on ja miten siihen aseeseen tulee suhtautua mutta kaiken kaikkiaan tuen vielä niitten kollegoiden puheita jotka tässä aikaisemmin olivat on tärkeää että saamme tämän tämän tulevan viikon aikana tämän eduskunnan toimesta eteenpäin kokoomuksen sinisten ja keskustan ja alkuosaltaan myöskin perussuomalaisten hallituspohja on ollut hyvä ja realistinen hallituspohja saamaan tämän direktiivin käytäntöön ja uudet ampuma aselait

edustaja kopra ja edustaja savola ovat käyttäneet hyviä puheenvuoroja tässä kuten todettiin kun tämä lakiluonnos aikoinaan ensimmäistä kertaa tuli tuli meidän luettavaksemme se oli kyllä todella paljon erilainen kuin mitä se on tällä hetkellä tässä kolmen henkilön ryhmässä on asiaa soviteltu ja neuvoteltu ja ministeri mykkänen oli myöskin mukana totean omalta puoleltani myöskin että me saimme tätä jalostettua huomattavasti parempaan muotoon kuin mitä se mitä se alkaa päältä oli mutta arvoisa puhemies tässä on vieläkin joitakin sellaisia kohtia kohtia ja haluan nyt nostaa esille valiokunnan mietinnössä todetun seurantajärjestelmän mietinnössä todetaan asedirektiivi velvoittaa jäsenvaltiot perustamaan aseluvan haltijoita koskevan seurantajärjestelmän sen varmistamiseksi että ampuma aselupien myöntämisen edellytykset täyttyvät luvan voimassaolon ajan seurantajärjestelmän toiminta voi olla jatkuvaa tai ajoittaista ja näinhän se on direktiivi tähän velvoittaa totean että suomessa on erittäin hyvin jo järjestetty tämä ampuma aselupakäytäntö ja monissa muissa maissa aselupasäädäntö on huomattavasti suomen käytäntöjä hatarampaa ja lepsumpaa meillä suomessa on pitkät perinteet aselainsäädännöllä ja ja tämän takia tuntuu perin oudolta että kun eu tasolla lakeja kategorisesti kiristetään niin samalla myös suomi kiristää jo muutenkin tiukkaa aselainsäädäntöään tässä kun mietitään että poliisi seuraa jo tällä hetkellä reaaliajassa sellaisen henkilön edesottamuksia jolla on ampuma aseen hallussapitolupa niin jos hän syyllistyy vaikkapa törkeään rattijuopumukseen tai tai pahoinpitelyyn ja siitä poliisi kirjoittaa tutkintailmoituksen niin se on seuraavana päivänä lupahallinnon tiedossa ja tiedetään että jos näin on menetelty niin henkilö pyydetään sitten poliisilaitokselle kuultavaksi ja keskustellaan myöskin näistä ampuma aseluvista tämän takia kun tiedän poliisilaitosten niukat henkilöstöresurssit lähinnä lupahallinnossa

jo olemassa olevan lainsäädännön päälle kuten tässä on monissa puheenvuoroissa todettu tässä on nyt yritetty mennä niin lähelle näitä direktiivin vaatimuksia kuin vain olla ja voi ja niin kuin näissä puheenvuoroissaan edustaja savolakin totesi jos tämä hallitus ei tällä koalitiolla nyt tätä lakiesitystä hyväksy niin ainakin minä näen henkilökohtaisesti kyllä melkoisena uhkana sen että jos tämä jätetään pöydälle ja vesitetään ja seuraava hallitus alkaa tätä puuhastelemaan uudestaan niin lakiesitys saattaa olla ammunnan harrastajille ja reserviläisille vielä karumpaa luettavaa eli pitkin hampain ja jyrkin reunaehdoin parempikin tästä olisi voinut tulla mutta ehkä tämän kanssa jollakin lailla vielä kyetään

puhemies muistutan vielä tästä koko prosessista että kun me lähdimme neuvottelemaan poikkeusratkaisusta niin meille poikkeusratkaisu oli nimenomaan tämä meidän ainutlaatuinen maanpuolustusjärjestelmämme mitä ei tuolla keski euroopassa ymmärretä kun heillä ei enää yleistä asevelvollisuutta ja reserviläisiin pohjautuvia joukkoja ole jotka omaehtoisesti myöskin harjoittelevat joten tämä oli meidän pääviestimme siitä ja tähän vedoten me saimme

tässä matkan varrella oli kiistatonta ja sen lisäksi ministerit jussi niinistö ja sisäministerit orpo risikko ja ja mykkänen ja heidän esikuntansa erityisesti erityisavustaja juha martelius puolustusministeriöstä joka on ollut tämän asian päällä ja tuonut asiantuntemusta ja ollut linkkinä myöskin sinne brysselin päähän

arvoisa puhemies kun asiasta oli aiemmissa puheenvuoroissa hieman epäselvyyttä niin täsmennän nyt vielä pöytäkirjaan sen etteivät perussuomalaiset esitä vastalauseessaan tämän lain hylkäämistä tai siirtämistä seuraavalle eduskunnalle jos tämä eduskunta ei olekaan aseharrastajalle tai metsästäjälle suurin hyvä niin on se varmaan kuitenkin pienin paha tässä nyt vaikka viitaten tuohon vasemmistoliiton vastalauseeseen jossa lähdettäisiin rajoittamaan lainkuuliaisten kansalaisten oikeuksia

sisäministeriön kohtuullisen kroonisesti asevihaavien virkamiesten antamia lausuntoja epäilemättä kyyti tulisi tällaista tulevalla hallituskaudella olemaan jos gallupeihin yhtään on uskomista meidän vastalauseessamme on esitettynä pykälämuutosehdotuksilla niitä kohtia jotka nyt voitaisiin korjata ja lausumilla velvoitettaisiin tulevia hallituksia eduskunnan toimesta mitä se nyt sitten painaakaan korjaamaan nämä muut seikat jotka ovat nyt jäämässä auki ja voivat olla muutettavissa direktiivin puitteissa